Esimerkiksi Suomen kaltaisessa pinta alaltaan suuressa, mutta harvaanasutussa maassa on vaarana, että kilpailu kiinnostaa ainoastaan tiheämmin asutuilla kaupunkialueilla, joista poimitaan se taloudellinen hyöty.

Ääripäissä ero saattaa olla jopa kymmenkertainen.

Haluaisin kuulla komissaarin näkemyksen siihen, että miten kilpailu voi olla aitoa ja tasavertaista, jos yleispalveluvelvoitteen haltijan laatu ja palvelutasovaatimukset ovat merkittävästi kilpailijoita tiukemmat?

Direktiivissä esitetään vaihtoehtoisia tapoja rahoitukselle, joista yksinkertaisin on tappiollisen toiminnan rahoittaminen verovaroista. Tätä ei kuitenkaan voine pitää järkevänä nykyisessä julkisten talouksien tilassa.

Yleispalveluvelvoitteen haltijana on kannattava valtionyhtiö, jonka noin sadan miljoonan euron vuosittainen voitto vaihdettaisiin lähes saman suurusluokkaa edustaviin valtion budjettimenoihin, jotta muutamalla yrityksellä olisi mahdollisuus tehdä voittoa kaupunkien kannattavista markkinoista.